Arvoisa puhemies, Turkin naiset ovat menestyneet erinomaisesti lentopallon mestarien liigassa, ja joukkue on vahvasti matkalla kohti finaalia.

Useat ovat joutuneet ja ovat edelleen matkalla kohti vankilaa.

Ongelmista huolimatta on tunnustettava, että Turkki on ollut aktiivinen ja rakentava ulkopoliittinen toimija omalla alueellaan.

Tämä mietintö on erinomainen ja yhdyn mietinnön laatijan vaatimukseen avata neuvottelukappaleet 23